päiväjärjestyksen kolmantena asiana on täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on toimielimen täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

päiväjärjestyksen viidentenä asiana on toimielimen täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia peter östman ja kolmekymmentäkuusi muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen kolme suomalaisen maatalouden kriisistä annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

maaliskuun päivänä pääkaupungin kadut tukkeutuivat satojen traktoreiden suunnatessa senaatintorille osallistuakseen maanviljelijöiden suurmielenosoitukseen yli viisituhatta maanviljelijää saapui pääkaupunkiin kertoakseen hallitukselle millaisessa kriisissä suomalainen maatalous tänä päivänä on maanviljelijöiden huoli on otettava vakavasti maatalouden ahdinko on todellinen ja suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi tarvitaan välittömiä ja myös pitkävaikutteisempia toimia suomalainen maanviljely ja kotimainen ruokatuotanto ovat ajautuneet viime vuosina todelliseen kriisiin tuottajahintojen lasku venäjän vastapakotteet tukimaksatusten lykkääminen sekä haastavat sääolosuhteet ovat olleet kovia iskuja maanviljelijöille ilman ja pikaisia toimia suomalainen maanviljely tulee näkemään konkurssiaallon ja suomalaisen ruuantuotannon hallitsemattoman alasajon mikäli kehitys jatkuu samanlaisena tulee se johtamaan siihen että yhä useampi maatalousyrittäjä luopuu toiminnastaan eivätkä uudet sukupolvet enää ole valmiita jatkamaan perhetilojen toimintaa tällä kehityksellä olisi tuhoisa vaikutus suomen huoltovarmuuteen samalla kotimaisten puhtaiden elintarvikkeiden tarjonta ja elintarviketeollisuuden työllisyys romahtaisivat ja maamme menettäisi yhden mahdollisista tulevaisuuden vientivalteistaan suomella ei ole varaa maatalouden alasajoon eikä maaseudun elinvoimaisuuden hiipumiseen viime aikoina vallinnut päivittäistavarakaupan hintakilpailu on omalta osaltaan laskenut maataloustuotteiden hintoja se on kuluttajan kannalta hyvä asia mutta maatalousyrittäjien saamat tulot ovat valitettavasti samalla laskeneet merkittävästi sillä suurelta osin halpuuttamisen maksavat alkutuottajat jo ennestään on alkutuotannon osuus ruuan kuluttajahinnasta laskenut tasapuolisempi ja monipuolisempi kilpailu kauppaketjujen välillä vähentäisi kaupan määräävää asemaa suhteessa tuottajiin

puhdas ruoka ja puhdas vesi ovat erityisasemassa suhteessa muihin hyödykkeisiin kuluttajat arvostavat puhdasta ruokaa kuten lähiruokaa ja luomuviljeltyä ruokaa jotta kuluttajat voisivat ostopäätöksillään vaikuttaa kotimaisen ruuan tuotantoon on heidän saatava nykyistä paremmin tietoa siitä missä ruoka on tuotettu ja mistä elintarvikkeiden hinta koostuu

maanviljelijöiden riesana on jo vuosikymmeniä ollut liian raskas byrokratia tukihakemusten lupahakemusten ja kaiken muun paperityön pyörittämiseen kuluu maanviljelijältä huomattavasti enemmän aikaa kun keskivertoiselta pienyrittäjältä hallitusohjelmassa luvatut toimet sääntelyn keventämisestä eivät ole vielä näkyneet viljelijöiden arjessa sen sijaan hallitus on vaikeuttanut maanviljelijöiden toimintaa kiristämällä muun muassa lomituspalveluiden saamisen ehtoja luonnonvarakeskuksen ennuste vuodelta kaksituhattaviisitoista osoittaa maatilojen yrittäjätulon pienenevän neljäkymmentä neljäkymmentä prosenttia edellisvuodesta keskimäärin yrittäjätulo pienenee yhdeksääntuhanteenseitsemäänsataan euroon tilaa kohti näiden tulosten pohjalta maatalousyrittäjien yrittäjätulo kattaa enää kaksikymmentäyksi prosenttia tavoitteena olleista korvauksista yrittäjäperheen työlle ja yritykseen sijoitetulle sijoitetulle omalle pääomalle

maaseudun karu todellisuus on jyrkästi ristiriidassa hallituksen esittämien korulausemaisten tavoitteiden kanssa hallitusohjelmassaan hallitus on asettanut tavoitteekseen parantaa suomalaisen ruokatuotannon kannattavuutta tavoite ei ole toteutumassa vaan suunta on täysin päinvastainen hallitusohjelman mukaan maatalouden kannattavuutta parannetaan tukien ennakkomaksatuksilla lainoituksen keinoin alentamalla tuotantokustannuksia sekä purkamalla normeja ennakkomaksujen sijaan maatalousyrittäjät ovat joutuneet odottamaan myöhästyneitä tukiaan lainoituksen sijaan pankit ovat lyöneet ovensa kiinni maatalousyrittäjien nenän edestä ja normienpurun sijaan on edelleen raskasta hallituksen tavoitteena oli uudistaa viljelijöiden lomitusjärjestelmä yrittäjälähtöiseksi käytännössä tämä on tarkoittanut heikennyksiä ja leikkauksia lomitusjärjestelmään maatalousyrittäjien suurmielenosoituksen yhteydessä maatalousministeri kertoi ryhtyvänsä välittömiin toimiin maaseutuviraston tukimaksatusten korjaamiseksi käytännössä tämä tarkoitti muutaman henkilön näennäisiä tehtävänvaihtoja kun ongelmat oikeasti johtuivat liian pienistä resursseista ja heikosta poliittisesta ohjauksesta nyt tarvitaan toimia joilla autetaan maatalousyrittäjiä akuutin kriisin yli ja pitkän tähtäimen toimia joilla luodaan uskoa suomalaisen maatalouden tulevaisuuteen hallituksen tulisi pikaisesti lanseerata ahdingossa oleville maatiloille tarkoitettu sopeutumislaina myöntää lyhennysvapaita vuosia maatilatalouden lainoille ja karsia byrokratiaa lisämäärärahojen tarve on akuutti ja hallituksen olisi pitänyt huomioida se jo vuoden kaksituhattakuusitoista varsinaisessa talousarviossaan ja viimeistään tämän vuoden lisätalousarvioesityksissään kosmeettisten määrärahalisäysten maaseutuviraston ja elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoihin lisäksi hallitus ei kuitenkaan osoittanut lisämäärärahoja kriisiin ajautuneen maatalouden tukemiseksi tämä on vastuutonta eikä sitä voi perustella edes valtion heikolla taloustilanteella esimerkiksi epäonnistuneen kaivostoiminnan tukemiseen hallitukselta löytyi satoja miljoonia mutta maatalousyrittäjien ahdingon keventämiseen tarvittavaa vähintäänkin noin viidenkymmenen miljoonan lisäpanostusta

kaavaillut leikkaukset peruttiin

välittömien toimien lisäksi hallitukselta tarvitaan toimia joilla parannetaan maatalouden kannattavuutta ja luodaan uskoa tulevaisuuteen tuottajahintojen lasku pitää pysäyttää parantamalla maataloustuottajien asemaa elintarvikeketjun osana tällä hetkellä maatalousyrittäjät eivät pärjää neuvotteluissa elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan kanssa kaikkien intressissä on että suomen maatalous on kestävällä pohjalla ympäristöohjelmiin sitoutuneet viljelijät ovat panostaneet luonnon ja kestävän kehityksen puolesta on kuitenkin ongelmallista että nämä satsaukset eivät juurikaan näy hinnoissa tai kasvaneena kysyntänä järkevöittämillä lainsäädäntöä voidaan helpottaa kotimaisten tuotteiden kilpailutilannetta myös ilman suorien tukien lisäämistä byrokratiaa tulee edelleen karsia heikentämättä karsia heikentämättä kuitenkaan tarpeellisia ympäristö ja eläinsuojelunormeja ei ole oikein että suomalaiselle tuotannolle asetettuja tiukkoja normeja ei edellytetä tuontiruualta julkisten hankintojen kilpailutusta tulisi muuttaa siten että tarjouksia saisi ottaa vastaan vain sellaisten maiden elintarvikkeista joissa eläinsuojelulaki on vähintäänkin samalla tasolla suomalaisen lainsäädännön kanssa ja joissa viljelylle asetetaan samat ympäristövaatimukset kuin suomessa

alojen myös maatalouden tulee kehittyä ainoa ratkaisu tuotannon kannattavuuden parantamiseksi ei voi olla loputon tilakokojen kasvattaminen myös erikoistumista ja monipuolista kiertotaloutta kuten uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä maatiloilla tulee kehittää

suomalaisen maatalouden alasajon sijaan tarvitaan päämäärätietoisia toimia joilla turvataan maatalouden toimintaedellytykset tavoitteena tulee olla että suomessa on tulevaisuudessakin mahdollista tienata elantonsa maanviljelyllä ja että suomalaisilla on jatkossakin mahdollisuus syödä puhdasta kotimaisten tuottajien tuottamaan tuottamaan lähiruokaa

maatalousyrittäjien mahdollisuuksia saada sopeutumislainoitusta mitä hallitus aikoo tehdä purkaakseen tarpeetonta byrokratiaa mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä parantaakseen tuottajien asemaa elintarvikeketjussa alentaakseen maatalouden tuotantokustannuksia ja nostaakseen tuottajahintoja

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kolme yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmaskymmenesensimmäinen viidettä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa puhemies ehdotan että ensimmäisen lakiehdotuksen toinen pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen yksi mukaisesti

arvoisa puhemies ehdotan että ensimmäisen lakiehdotuksen seitsemäs pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen yksi mukaisesti

arvoisa puhemies ehdotan että kahdeksas pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen yksi mukaisesti
arvoisa puhemies kannatan esitystä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksitoista keskustelun aloittaa talousvaliokunnan puheenjohtaja edustaja turunen

arvoisa rouva puhemies talousvaliokunta toteaa suomen itsenäisyyden rahasto sitran vuoden kaksituhattaviisitoista toimintakertomuksen osalta seuraavaa suomi on välttämättömien rakenteellisten muutosten edessä kiristyessä ja julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja rahoittamisen kohdatessa uudenlaisia uudenlaisia haasteita suomen itsenäisyyden juhlarahasto on muuttunut vuosien kuluessa tutkimuksen rahoittajasta ja pääomasijoittajasta kokeilevaksi edelläkävijäksi ja yhteiskunnallisten muutosten vauhdittajaksi sitra on edesauttanut eri alojen kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden verkottumista ja yhteishankkeita sekä parhaiden käytänteiden levittämistä sitra on myös asettanut oikein ja rooliin soveltuvaksi tavoitteekseen tunnistettujen megatrendien kuten teknologian ilmiöiden keskinäisriippuvuuden ja kestävyyskriisin kääntämisen suomen talousvaliokunta katsoo että sitra omarahoitteisena kokeiluorganisaationa on pystynyt ansiokkaasti tunnistamaan muutoksia ja reagoimaan myöskin niihin keskeisiksi teemoiksi on valittu uusiutumiskyky resurssiviisaus ja hiilineutraali yhteiskunta sekä uusi työelämä ja kestävä talous näitä teemoja on toteutettu avainaluehankkeiden avulla talousvaliokunta pitää onnistuneena sitran linjauksia vaikuttaa kansainvälisissä tutkimuslaitosten ja ja ajatushautomoiden verkostoissa sekä toteuttaa hyvinvoinnin tutkimushankkeita talousvaliokunta katsoo lisäksi että merkitys riippumattomana kehittäjäorganisaationa korostuu yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä kansallisten referenssihankkeiden ja julkisten hankintojen merkitystä tuleekin pitää esillä niiden mahdollistaman vipuvaikutuksen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi valiokunta toteaa myös että aikaansa seuraavan tutkimuksen ja kokeilujen resursointi ja suuntaviivojen valinta ovat vaikeita tehtäviä mutta sitra on tehnyt näidenkin suhteen johdonmukaisia ja rohkeita ratkaisuja talousvaliokunnan mielestä ilmastonmuutos ja luonnonvarojen väheneminen ovat keskeisimpiä ongelmiamme jotka vaikuttavat jo nyt sekä elinkeinoelämän toimintaympäristöön että yksityisten kansalaisten arkipäivään valiokunta yhtyy sitran näkemykseen että suomella voisi olla kokoaan suurempi rooli kestävyyskriisin ratkaisussa resurssiviisaat ratkaisut ja puhtaat teknologiat voisivat olla olennainen osa suomen uuden talouden perustaa valiokunta haluaa painottaa myös sitran ja eduskunnan valiokuntien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä talousvaliokunta katsoo että kertomusvuonna kaksituhattaviisitoista sitra on onnistunut tehtävässään varsin hyvin talousvaliokunnan mietintö tältä osin yksimielinen talousvaliokunta esittääkin siis yksimielisesti että eduskunta hyväksyy valiokunnan kannanoton suomen itsenäisyyden rahasto sitran kertomuksen k kaksi kautta kaksituhattakuusitoista johdosta

arvoisa rouva puhemies kuten valiokunnan puheenjohtaja

turunen puheenvuorossaan kertoi valiokunta antaa aika lailla tunnustusta sitran työlle minun mielestäni tämä tunnustus on täysin paikallaan sillä sitra on mikko kososen johdolla ja koko sitran väen ansiosta tehnyt todella hyvää työtä esillä on ollut paljon ajankohtaisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia asioita ja esimerkiksi kiertotaloudessa sitra on tehnyt paljon hyvää työtä eräs sektori missä sitra on myös ansioitunut on sosiaali ja terveyspalvelujen kehittäminen sitra on pyrkinyt hahmottamaan sitä miten tulevassa sote järjestelmässä jossa kansalaisten valinnanvapaus sote palveluissa korostuu

oikealla tavalla voidaan varmistaa hyvät palvelut hyvä saatavuus ja myös järkevä rahoitus niin että veronmaksajien rahoja ei hukata ja toisaalta asiakkaat saavat kustannustehokkaasti palvelunsa sitra järjestää yhdessä stmn kanssa kesäkuun puolivälissä tästä seminaarin johon toivon että mahdollisimman moni näistä asioista kiinnostunut kansanedustajakin

omarahoitteinen kokeiluorganisaatio ja jos tuo sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetin puolen pääoman leikkaus olisi tehty niin se olisi tietysti vienyt merkittävästi tätä käyttörahaa kysyisin valiokunnan puheenjohtajalta edustaja turuselta kun te tätä olette käsitelleet niin minkälaisia seurauksia sitran toiminnalle olisi ollut jos sosialidemokraattien linja olisi suomessa tullut tullut voitokkaaksi ja ja arkeen ja sitralta olisi siis viety kertarysäyksellä kolmesataaviisikymmentä miljoonaa pääomia ja sitä kautta tietysti sitä tuottoa millä tätä hyvää työtä on tehty mitä onneksi kaikissa muissa puolueissa laajasti arvostetaan

arvoisa rouva puhemies kyllä sitra tekee hyvää työtä ja hyvien tulevaisuusteemojen osalta monessa liikenteessä tämä sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetti perustuu myös tulevaisuuteen ja katse on vahvasti siinä suunnassa nimittäin mehän tiedämme kaikki että sitralla on hyvin vahva tase se on vahvempi kuin alun perin oli ajateltu johtuen aikanaan suoritetusta nokian osakkeiden oikea aikaisesta myynnistä siellä on vahva tase ja siksi me olemme halunneet omassa vaihtoehdossamme katsoa tulevaisuuteen ja noudattaa tätä taseet töihin ajattelua irrottaa sieltä kertaluonteisiin kertaluonteisiin satsauksiin joilla muun muassa voidaan

kyllä minä puhemies ihan rakentavasti luulen että teidän kannattaisi huolimatta edustaja heinosen kritiikistä hallituspuolueissa miettiä tätä asiaa koska varmasti tulevaisuudessakin tulemme elämään tilanteessa jossa joudumme miettimään taseita ja niiden töihin laittamista kehittämistä investointeja ja kaikkea tätä voisin uskoa että tässä voisi olla sellaista ajattelun jyvästä johon myös ehkä jossain vaiheessa hallituspuolueet nykyiset tai kenties tulevat sitten haluavat tarttua tässä

arvoisa rouva puhemies jos sitran pääomista puolet leikattaisiin pois käytännössä tarkoittaisi sitä että se vaikuttaisi siihen minkälaiset toimintamenot sitralla olisi käytettävissä se käytännössä tarkoittaisi myös sitä että muistaakseni noin kolmenkymmenen miljoonan euron käyttövarat menisivät puoleen se tarkoittaa merkittävää toiminnan alasajoa pidän erittäin tärkeänä sitä että sitra on jatkossakin puolueeton tutkimuslaitos kokeilukulttuuria edistävä uusia toimintatapoja tuova tuova

en pidä siitä ajatuksesta että jos eduskunta ei ole tyytyväinen joihinkin sitran esityksiin niin sitten käytetään tämmöistä korttia että vähän rangaistusluontoisestikin otetaan ja leikataan sitten pääomasta pois en minäkään allekirjoita ihan kaikkea sitran toimintaa mutta ei ei tämän puolelle minun mielestäni saisi tämä keskustelu valua missään vaiheessa sitten minä korostan sellaista asiaa että talousvaliokunnassa tämä mietintö oli täysin yksimielinen